Arvoisa puhemies, syrjäisen sijaintinsa vuoksi Kiinan länsirajalla sijaitseva Kashgar ja siellä elävät uiguurit ovat onnistuneet säilyttämään vuosisatoja vanhat perinteensä. Kaupunki houkuttelee siksi satojatuhansia turisteja vuodessa. Kaupungin strategisen sijainnin takia Kiinan hallinto pyrkii nyt kontrolloimaan aluetta tehokkaammin turvatakseen paremman pääsyn Keski Aasian energiamarkkinoille. Kiinalla on toki oikeus taloudelliseen kehitykseen, mutta vähemmistöryhmien hataralla pohjalla olevat oikeudet on turvattava. Kashgaria on mahdollista kehittää niin, että uiguurien elämäntyyli voidaan edelleen taata. Talojen maanjäristysturvallisuutta ja infrastruktuuria voidaan parantaa ilman, että suunnitelmat tuhota 85 prosenttia vanhasta kaupungista toteutetaan ja uiguurit pakkosiirretään syrjään uusille asuinalueille hajottaen heidän yhteiskuntansa. Vanhan kaupungin holtiton tuhoaminen on siis lopetettava ja uiguureja on kuultava heidän perinteisen asuinalueensa kehityksessä. Muutoin uiguurien eksoottinen ja kiehtova kulttuuri on vaarassa tuhoutua kokonaan.